Arvoisa puhemies, meidän ryhmämme on aina valmis tekemään töitä rauhan puolesta ja nimenomaan sen puolesta, että sananvapaus ja ihmisten oikeus mielipiteisiin ja demokratia tässä maailmassa edistyy.